Arvoisa puhemies, vuonna 2009 pankeille tuli velvollisuus ottaa selvää asiakkaistaan ja pankin kautta kulkevien rahojen alkuperästä, mutta kyseisen lain täytäntöönpano ontuu edelleen. On kulunut yli 10 vuotta siitä, kun Viron ja Venäjän viranomaiset varoittivat ensimmäisen kerran Danske Bankin tuottoisan Viron tytäryksikön epäilyttävistä asiakkaista.

Neljä vuotta sitten Viron rahoitusvalvonta ryhtyi toimiin, ja kaksi vuotta sitten Tanskan rahoitusvalvonta määräsi pankille sanktioita.

Tänään Viron pääministeri Jüri Ratas vakuutti omassa unionin tulevaisuutta käsittelevässä puheenvuorossaan, kuinka heillä Virossa on nollatoleranssi rahanpesuun.